On erittäin tärkeää, että Euroopan unionin tasolla me kaikin tavoin pyrimme toimimaan niin, että ehkäisemme diabeteksen kasvua. Niin kuin on sanottu, diabetes on tietynlainen epidemia tänä aikana ja se on hyvin voimakkaasti kasvanut, varsinkin kun puhutaan tästä toisen tyypin diabeteksestä, joka hyvin pitkälti on seuraamusta elintapojen muuttumisesta, ruokavalion ja liikunnan osuudesta ihmisen